toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia keskustelu asiasta päättyi kahdeksastoista neljättä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on timo harakka pilvi torstin kannattamana tehnyt vastalauseen yksi mukaiset kaksi lausumaehdotusta lisäksi on jari ronkainen ritva elomaan kannattamana tehnyt kolme lausumaehdotusta jotka

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto on yhdestoista neljättä kaksituhattakahdeksantoista ehdottanut että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan liikenne ja viestintävaliokunnan

maa ja metsätalousvaliokunnan talousvaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto asia pantiin pöydälle yhdestoista neljättä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä istunnossa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

arvoisa puhemies koetan tässä kahdessa minuutissa pitää esittelypuheenvuoron sitran toimintakertomus jossa on mukana hallintoneuvoston lausunto on jaettuna ja sen sivuilla kahdeksan ja yhdeksään kuvataan hyvin niitä isompia hankkeita jotka viime vuoteen kuuluivat näitä ovat muun muassa kiertotalouden edistäminen ja vaikuttavuusinvestointien käyttöönotto näissä sitra on osoittanut pysyvästi sen että se pystyy ketteränä toimijana saamaan aikaan sellaista johon muu järjestelmä ei oikein kykene näiden hyvin tunnettujen hankkeiden lisäksi sen toimenkuvaan ovat kuuluneet myös tulevaisuuden kannalta olennaiset järjestelmätason hankkeet tällaisia ovat esimerkiksi keskeinen rooli kansallinen palveluväylä kapan alkumetreillä hyvinvointidataa yhdeltä luukulta tarjoavan uuden lupaviranomaisen pystyttämisen valmistelu tai sote tietopakettien kehittäminen tällainen pohjatyö on äärimmäisen tärkeää vaikka ei monimutkaisuudessaan ja teknisyydessään herätäkään useasti laajaa huomiota se mitä toivoisin ja hallintoneuvostossakin toivottiin on että tänä vuonna eduskunta käsitellessään toimintakertomusta kuin vahvistaisi uudelleen sen sitran perustoimintatavan oikeutuksen sitran lakia ollaan täsmentämässä tämän vuoden aikana ja tässä kohtaa on tärkeää että työssä otetaan huomioon sitran erityinen tehtävä yhteiskunnallisena riskinottajana ja ketteränä toimijana epätarkoituksenmukaiset juridishallinnolliset raamit eivät saa halvaannuttaa tulevaisuustalon toimintaa eli lyhyesti sanottuna sitraa ei saisi tai sitä ei pitäisi saada valuttaa kohti virastomallista toimintaa vaan sillä pitää olla kyky ottaa riskiä ja toimia nopeasti ja toivon että valiokunta kertomusta käsitellessään tarkastelisi tätä ylijäämää tuli viime vuonna hieman yli kahdeksan miljoonaa euroa johtuen siitä että kaikkia hankkeita ei saatu vielä liikkeelle kuluvana vuonna tullee olemaan suurempi alijäämä

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat tätä sitran toimintakertomusta ja tilinpäätöstä oli mukava lukea suomalaisten tulevaisuustalo nimeltään viime vuonnahan sitra täytti viisikymmentä vuotta tuli kuluneeksi sitran perustamisesta ja sitra niin kuin tässä todetaan oli nimenomaan eduskunnan ja suomen pankin lahja silloin viisikymmentä vuotisjuhlia juhlineelle itsenäiselle suomelle tällainen eteenpäin katsova lahja

oli viime vuonna merkittävällä tavalla esillä ja sitran tällainen iso ponnistus oli tämä suuri maailman kiertotalouskehittäjien konferenssi suomessa viime kesäkuussa tämä on äärimmäisen tärkeä ja mielenkiintoinen kokonaisuus kuten myös tässä asiakirjassa esitellyt uudistumiskyky osuus sekä uusi työelämä ja kestävä talous kun sitran hallintoneuvoston puheenjohtaja edustaja vanhanen esittelypuheenvuoron piti niin oikeastaan tekisi mieli kysyä teiltä pitkän linjan kokeneena poliitikkona entisenä pääministerinäkin tästä sitran merkityksestä sdphän esitti viime vuoden lopulla kolmensadanviidenkymmenenviiden miljoonan euron erän ottamista tästä suomen itsenäisyyden juhlarahasto sitran taseesta silloin onneksi tässä salissa todettiin että voimassa oleva laki taisi olla edustaja ala nissilä joka tämän nosti esille

estää että tällaista sitran ryöstöä sosiaalidemokraatit pystyisi tekemään ja jo silloin yhtä lailla kuin tänään vasemmistosta huudettiin että lakeja voidaan muuttaa itse asiassa sdpn puheenjohtaja edustaja rinne vaati silloin välihuudossaan marraskuussa muuttamaan lakia niin että sitra voitaisiin ryöstää

millaisena te olisitte nähneet sen kun tämä laki on itse asiassa nyt auki todennäköisesti sosiaalidemokraatit tulevat esittämään että se avataan myös tältä osin että sitra voitaisiin jatkossa ryöstää toivottavasti näin ei tule tapahtumaan mutta jos näin tapahtuisi tai jos toteutuisi tuo viime marraskuun demarien esitys lähes puolen sitran taseen ryöstämisestä eli kolmensadanviidenkymmenenviiden miljoonan euron erän ottamisesta sieltä taseesta pois niin mikä vaikutus sillä olisi ollut sitran toimintaan sitrahan toimii nimenomaan taseen tuotoilla kyllä tuon puolen ryöstöllä ainakin itse uskon olisi ollut vaikutusta tälle vuodelle ja tuleville vuosille mielelläni kuulisin sitran hallintoneuvoston puheenjohtaja edustaja vanhasen arvion siitä mitä tämä demarien tahtoma sitran ryöstö käytännössä tarkoittaisi

puhemies on hienoa että tätä viimekesäistä maailmankin tason huikeaa kongressia kiertotaloudesta täällä muistellaan ja ja ylistetään taisin muuten kuitenkin olla ainoa tai ainakin yksi niistä harvoista edustajista jotka olivat paikalla tuossa tuossa upeassa tapahtumassa joka todellakin kokosi maailmalta tämän tämän alan monenlaista asiantuntemusta ja ja täytyy myöntää että se se oli ihan sykähdyttävä kokemus se mikä on sitran tase on sivuseikka tärkeämpää on se millaista on sen toiminta ihan viimeksi muutama päivä sitten sdpn eduskuntaryhmä tapasi sitran johtoa ja erittäin hyvässä hengessä suunniteltiin tulevaa yhteistyötä ja tässä on se varsinainen uutinen olemme valmiit lisäämään sitran toimintaresursseja siihen tärkeään työhön mitä se tekee ja ennen kaikkea tämä kiertotalous on semmoinen asia joka löytyy jo sdpn vaihtoehtobudjetin elinkeinopaketista se on suomen vientiteollisuudelle ympäristöteknologialle ja lisäksi tietenkin yhdyskuntarakenteelle valtava mahdollisuus ja siksi on monta hanketta

puhemies todellakin on ihan tärkeää nyt kun tämä toimintakertomus ja sitten tämä tuleva laki ovat eduskunnassa että eduskunnassa jo tässä toimintakertomuksen yhteydessä käytäisiin talousvaliokunnassa keskustelua siitä minkälaista roolia kaiken kaikkiaan sitralta edellytetään ja mitkä ylipäätään ovat niitä tehtäviä mitkä sitran on hyvä tänä päivänä pitää itse kuulun myös niihin kiertotalousfaneihin jos näin voi sanoa eli minusta se on hyvin tärkeä tulevaisuusalue joka korostuu sitran toiminnassa edustaja heinonen jälleen kerran käytti värikkäitä termejä tästä sosiaalidemokraattien esityksestä mutta sillä me olemme hakeneet puhtaasti tulevaisuusnäkökulmaa niin kuin olen täällä aiemminkin todennut eli sitä että osa taseesta pistetään töihin ja sillä tuotetaan jotain uutta ja tuottavaa ja innovatiivista esimerkiksi uusin tavoin kehitetään koulukorjaamista tai muuta tällaista kertaluonteinen tulo kertaluonteisiin tämän kaltaisiin uutta tuottaviin ja sitä kautta kasvua vauhdittaviin menoihin ja kuten edustaja harakka tässä totesi niin ei se taseen suuruus

tällä tällä tavalla sitra joutuisi näitä ydintehtäviään karsimaan vaan päinvastoin sen kautta voidaan löytää myös paljon uutta tämän esityksemme kautta mutta puhemies mitä tulee sitten muuten tähän lakiesitykseen niin minusta tämä on hieman hassua että että täällä sanotaan että että ei laki edellytä kun nimenomaan eduskuntahan sen lain sitten voi muuttaa jos jos tämä toimintatarkoitus ja tämä taseasia sitä edellyttävät puhemies sitralla on monta hyvää asiaa meneillään ja esimerkiksi tänään sivistys ja tiedejaostossa me kuulimme asiantuntijoita backmania backmania ja hyssälää jotka ovat muun muassa näitä hallinnon rakenteita kehittäneet tai pohtineet niiden tulevaisuutta en nyt malta olla tässä yhteydessä sanomatta kun puhutaan hallinnosta ja ja sitähän tarvitsee kehittää ja järkeistää ja ja tehdä monia hyvä asioita kyllä ainakin siinä suhteessa edustaja heinonen joka täällä äsken puheenvuoron käytti piti tänään muuten jykevän puheenvuoron twitterin kautta sitä kyllä kannatin kovasti kun edustaja heinonen totesi muun muassa että että voi olla että nyt niin käy tai että niin tulee käymään että maakuntavaalit siirtyvät ilman muuta tästä syksyn ajankohdasta se on tietenkin realismia ja viisautta ja siinä suhteessa kun tässä kehittämisestä ja tulevaisuuteen katsomisesta puhumme haluan kyllä sanoa että minusta tämä uutinen minkä edustaja heinonen tänään twitterissä kertoi oli hyvin merkittävä ja tulee tulee ja ansaitsee tulla noteeratuksi

arvoisa puhemies huomauttaisin vain edustaja viitaselle ja edustaja harakalle että nimenomaan taseellahan tehdään se tuotto jonka varassa sitten esimerkiksi itsenäisyyden juhlarahasto toimii elikkä jos taseesta viedään puolet pois niin tuottokin laskee puoleen ja tietysti toimintaedellytykset laskevat puoleen

rouva puhemies avoimuuden hengessä haluan ensin ilmoittaa että olen pankkivaltuuston jäsen ja sitä kautta myös sitran hallintoneuvoston jäsen pidän erittäin positiivisena sitä että täällä tähän asti käytetyissä puheenvuoroissa on on oltu hyvin yksituumaisia sitran toiminnan onnistuneisuudesta tämä palkinto joka saatiin kiertotalouteen liittyen oli upea tunnustus sitran toiminnalle ja muissakin suhteissa ymmärrän että eduskunta on hyvin tyytyväinen siihen miten sitra toimii oman roolinsa mukaisesti yhdyn myös edustaja vanhasen sanoisinko varoitteluun siitä että kun lakia uudistetaan niin ei pidä lähteä kangistamaan sitran toimintaa joihinkin sellaisiin muotteihin jotka eivät sitran kaltaiselle toiminnalle sovi keskustelu tästä sitran taseesta on kyllä aika mielenkiintoinen en tiedä mitä oppia edustaja viitanen tässä suhteessa tunnustaa mutta hän ymmärtääkseni sanoi että ei tase vaikuta sitran toiminnan tasoon no edustaja suutari pitkän linjan yrittäjänä jo oikaisi että totta kai se vaikuttaa koska sitran toiminta rahoitetaan tällä taseella sen tuotolla tarkoittaako edustaja viitanen sitä että että niin kauan kuin taseessa on rahaa niin niin kauan voidaan toimia eli että eivät tuotot ole tärkeitä vaan tärkeätä on se paljonko käytetään vuodessa varoja sitran toimintaan josta voidaan laskea sitra pystyisi toimimaan kun edustaja viitanen täällä edelleen puolsi tätä sitran taseen ryöstöä sitä että kolmesataaviisikymmentä miljoonaa sieltä otettaisiin parempiin tarkoituksiin ymmärrän kattamaan demareiden vaihtoehtobudjetin myös pysyviä menoja mutta edustaja viitanen täällä viittasi kertaluontoisiin menoihin kuten homekoulujen korjaamiseen niin kun sitran tase taitaa olla jotain yli kahdeksansataa miljoonaa ja kun demarit ovat esittäneet että sieltä otetaan miljoonaa niin hyvin nopealla laskutoimituksella on helppo laskea että vajaaseen kolmeen vuoteen sitran tase riittäisi sen jälkeen teidän pitäisi arvoisat sosiaalidemokraatit rahoittaa näitä menojanne jostain muualta hyvin iloinen uutinen oli se että edustaja harakka jos oikein kuulin ja ja ymmärsin totesi että sosiaalidemokraatit ovat valmiita vahvistamaan sitran toiminnan voimavaroja en tiedä miten tämä on linjassa tämän taseen ryöstön kanssa mutta ehkä sen asian ymmärtäminen ei ole ensisijaisesti minun

puhemies se on aika jännä juttu että olemme täällä kolmena vuonna käsitelleet näitä sitran asioita tässä salissa ja olemme myös kolmena vuonna tehneet tämän esityksen vaihtoehtobudjetissamme ja kertoneet tästä meidän esityksemme sisällöstä mutta siitä huolimatta ilmeisesti sitä ei olla haluttu lukea joko vaihtoehtobudjettia tai ainakaan siltä osin se sitraa koskee mutta puhemies kuten todettu ideana olisi juuri käyttää näitä yhteistyössä niin että sitra itsekin olisi mukana näissä kehittämishankkeissa tämä on sitä tulevaisuuteen katsomista arvoisat edustajat siellä siellä kokoomuksen suunnassa mutta puhemies sen haluaisin nyt vielä kerran sanoa että kun eduskunnassa nyt talousvaliokunta käsittelee tätä kertomusta ja tulevia sitraan liittyviä haasteita haasteita niin toivoisin sitä että nimenomaan myös tässä talossa voitaisiin miettiä juuri tätä mikä on se sitran rooli tulevaisuudessa eli tässä on se terveinen mikä sinne valiokuntaan isosti lähtee puhujalistaan
arvoisa puhemies eduskunnalla on ollut aina merkittävä rooli sitran pääomittamisessa ja kehittämisessä silloin suomen seitsemänkymmentäviisi vuotisjuhlavuonna muuan yrityksen nokian osakkeet tulivat tulivat sadan miljoonan markan eduskunnan päätöksenä ja tämä on ollut hyvä linja sitran merkitys tänä päivänä on kyllä ihan jotain muuta kuin että lähdetään sillä paikkaamaan normaalia budjettitaloutta tässä suhteessa kyllä se näkökulma että käytettäisiin varoja sitten vaikkapa tärkeiden homekoulujen korjaamiseen ole oikea oikea paikka sitran pääomaa pitää käyttää nimenomaan teknologian tieteen tutkimustoiminnan sen tyyppisten hankkeiden edistämiseen joilla viedään monella lailla yhteiskuntaa eteenpäin tässä yhteydessä haluankin kyllä kiittää myös sitraa hyvästä yhteistyöstä ihan konkreettisen asian puitteissa esimerkiksi kuopion kaupunki pyrkii koko ajan resurssiviisausohjelmansa kautta hiilineutraaliksi kaupungiksi meillä on tavoitteet kaksituhattakolmekymmentä ja kaksituhattaviisikymmentä joihinka on hyvin konkreettisesti kaikki yhteiskunnan lohkot katsottu myös toimintasuunnitelmat ketkä ketkä tekevät mitkä tahot tekevät ja sitran mukanaolo tämäntyyppisissä hankkeissa edistää myös kuntien tasolla tapahtuvaa toimintaa ja kysymys on meidän yhteisistä asioista kaupunki on myös mukana kestävien edelläkävijäkuntien verkostossa jossa on kymmenen kymmenen muutakin kaupunkia nämä ovat asioita myös joilla hyvin konkreettisesti pystytään vaikuttamaan siihen miten tähän hiilineutraalisuuskysymykseen pystytään sitten pääsemään vain yhtenä esimerkkinä
arvoisa rouva puhemies minä ilmoittaudun myöskin sitran ystäväksi olen ollut hallinnossakin pitkään mutta en tällä hetkellä ole todellakin sitra on tulevaisuusorganisaatio on myöskin riskinotto organisaatio monissa suomen tulevaisuuteen liittyvissä asioissa tässä suhteessa sen toiminta on poikkeuksellisen tärkeätä sitralla on todellakin kun eduskunta aikanaan antoi nokian osakkeita niitä viisaasti osattiin käyttää vahva vahva tase ja se on nyt nyt taas vähän kasvanut kun on hyvä aika mutta ei ole millään tavalla ylisuuri minusta kuitenkin sitra voi tehdä alijäämäisiä tuloksia niin kuin esimerkiksi puheenjohtaja edustaja vanhanen vähän viittasikin kun on isoja hankkeita kyllä voidaan sitä pääomaa välillä syödäkin siihenkin on on mahdollisuuksia tämä keskustelu minä luulen että ehkä edustaja viitanen on tyytyväinen että ei ole onnistunut se sitran taseen puolittaminen koska voitte joka vuosi käyttää sitä samaa kikkaa teidän vaihtoehtobudjetissanne se on ehtymätön lähde kertatulona teidän homekouluillenne minusta näin suuren puolueen kuin sosiaalidemokraattisen puolueen pitäisi olla linjakkaampi näissä kysymyksissä tässä on puhemies jo tuotettu hieman vahinkoa nyt sitralle tällä julkisella pelillä ja minusta se olisi aika nyt lopettaa

edustaja harakka totesi sitran tase on sivuseikka tässä on ehkä väärinkäsitys tietysti useimmissa muissa yrityksissähän joita varmaan paremmin tunnetaan edustaja harakkakin tase ennen muuta vaikuttaa vakavaraisuuteen jota tarvitaan silloin kun investointeja tai käyttöpääomaa hankitaan ulkopuolelta ulkopuolelta lainana silloin taseella on merkitystä mutta sitralle tase on ainoa tulojen sitran taseessa olevien pörssiosakkeiden vuosittaisista osingoista sen omaisuuden arvonnousujen myynneillä muilla järjestelyillä hankitaan se noin kolmenkymmenen miljoonan tuotto joka käytetään vuosittain jos sitran tase puolitetaan nämä tuotot puolittuvat harakka totesi että olemme valmiita lisäämään resursseja jos se tarkoittaa sitä että mennään sitten vuosittaisiin budjettisiirtoihin sitralle että annetaan budjetista avustusta sitralle niin samalla se ehdollistaa sitä sitran toimintaa ja se sitran itsenäisyys mitä eduskunta aikanaan sitä perustaessaan tarkoitti romuttuu silloin

puhemies minun mielestäni on hiukan epä älyllistä puhua pelkästään tästä taseesta koska meidän täytyisi puhua laajemmin siitä siitä mikä on suomen yhteinen visio miten se hyvinvointi oikein tulevaisuudessa luodaan kun me näemme kuitenkin että työ ja ansainta muuttuvat me haluamme suomeen totta kai lisää koulutusta ja uudelleenkoulutusta tavallaan tässä keskustelussa jää taakse kaikki se hyvä työ ja pohdinta mitä on tehty ja nyt kun me olemme havainneet muun muassa tulevaisuusvaliokunnassa tutkimuksessa suomen sadasta uudesta mahdollisuudesta että monet asiat kehittyvät nopeasti teknologisesti ja se muuttaa meidän maailmaa suomea ja yhteiskuntaa niin täytyisi ehkä keskittyä enemmän näihin asioihin minun mielestäni se visio on oikein hyvä että meidän ei tule katsoa vain menneeseen vaan suunnata katse sinne suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen ja sitä minä näkisin myöskin että tässä on tehty
arvoisa puhemies sitran perustehtävä on rakentaa tulevaisuuden suomea suomen talouden on uudistuttava ja vastattava ympäröivän maailman haasteisiin vuonna kaksituhattaseitsemäntoista sitra toteutti erinomaisesti perustehtäväänsä se panosti hyvinvointidataan kiertotalouteen vaikuttavuuteen tiedolla johtamiseen ja osaamiseen nämä kaikki ovat tulevaisuuden trendejä ja auttavat suomea saavuttamaan tulevaisuudessakin mahdollisuuden pysyä maailmantalouden haasteissa

arvoisa puhemies ehkä sen verran vielä kertaan sitä historiaa miksi sitralla on hyvin vahva tase se liittyy juuri näihin nokian osakkeisiin mitä tuossa edustaja ala nissilä kuvasikin sitten kun kun osattiin toimia sopivalla hetkellä niin oikeastaan se tase muodostui huomattavasti vahvemmaksi kuin ehkä aiemmin oli ajateltukaan juuri siksi olemme lähteneet siitä että taseet töihin aivan kuten oppositiojohtaja sipilä sanoi viime kaudella ja niinpä olemme toteuttaneet myös tätä ideologiaa nimenomaan sen uuden luomisen hengessä oli mielestäni ihan merkittävää se että tässä esimerkiksi ala nissilä totesi selkeästi että tase on vahva ja sanoi myös puheenvuorossaan sitä että joskus pääomaa voidaan käyttää myös jos tehdään vähän isompia juttuja tämähän on ajatuksellisesti aivan samaa kuin meidän omassa esityksessämme on eli taseet töihin tästä on kyse kaiken kaikkiaan koska tämä on viimeinen puheenvuoro tässä itselläni sanon vain että minusta monessa sitra tekee erittäin hyvää ansiokasta ja tulevaisuuteen katsovaa työtä ja se on ollut miellyttävää